Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, Japanissa on arviolta noin 130 kuolemaantuomittua ja heidän riskinsä joutua nyt teloitettavaksi on suurempi, sillä uusi oikeusministeri Toshio Ogawan linjasi julkisuudessa

Euroopan parlamenttina tuomitsemme erilaiset terroriteot, kuten esimerkiksi Tokion vuoden 1995 metroiskun, eikä niitä tekoja kohtaan tarvitse osoittaa minkäänlaista ymmärrystä. Kuolemanrangaistus on kuitenkin väärä vastaus ja se on jokaisen ihmisen perustavaa laatua olevan perusihmisoikeuden, nimittäin oikeuden elämään, räikeä rikkomus. Vetoamme siksi Japanin hallitukseen, että maa luopuisi kuolemantuomioista kokonaan.